Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Cadecia tästä erinomaisesta aloitteesta Atlantti strategiasta.

Niin kuin edeltävissä puheenvuoroissa olemme kuulleet, se luo erittäin tärkeän rajatun alueen Euroopan unionille, joka pitää sisällään muun muassa kalastukseen, liikenteeseen, energiaan liittyviä kysymyksiä. Uskon, että nimenomaan makroalueiden ja makroaluestrategioiden kautta pystymme myös unionissa taistelemaan näiden kysymysten puolesta ja tekemään yhteistyötä. Euroopan unioni on jo 1990 luvulta lähtien tukenut tätä alueellista yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden että unioniin rajoittuvien kolmansienkien maiden kanssa, nimenomaan osana unionin koheesiopolitiikkaa ja osana unionin ulkopolitiikkaa.

Kuten tässä päätöslauselmaesityksessä mainitaan, on tärkeää, että myös jatkossa tämän Atlantti strategian kohdalla toimitaan niin kuin aiemminkin, eli hyödynnämme jo olemassa olevia rakenteita sekä olemassa olevaa rahoitusta. Sinällään ei ole tarpeellista lähteä luomaan lisää rakenteita tämänkään makroaluestrategian kohdalla. Tässä valmistelussa on otettava huomioon kaikki alueet sekä kaikki toimijat, jotta me pystymme luomaan todellista synergiaa tälle Atlantin alueelle.